toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista neljättä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

vastalauseen yksi mukaiset

lausumaehdotusta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

keskustelussa on mika kari sirpa paateron kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

puhemies tämä lakiesitys on luonnollista jatkoa sille kehitykselle mitä opetushallituksen ympärillä on tapahtunut jokin aika sittenhän opetushallitus ja cimo yhdistyivät ja nyt sitten on tavoitteena että

ja karvista koulutuksen arviointikeskuksesta tulisi opetushallituksen erillisyksiköitä asiantuntijalausunnoissa on valmisteluvaiheessa ollut kuitenkin jonkun verran turbulenssia on esitetty tietynlaisia duubioita kokonaisuus on kuitenkin ollut

tämän esityksen takana on kuitenkin otettava aiheellisesti huoli siitä säilyykö esimerkiksi

riippumattomuus tehokkaasti tässä on kyllä rakennettu tämä järjestelmä niin että palomuurit olisivat mutta kyllä tätä asiaa on syytä seurata ja valiokunnassa on vielä asiasta keskusteltava

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tässä on kyse ainoastaan siitä että tuo deutsche internationale abitur tutkinto tuottaisi jatkossa samat oikeudet kuin ylioppilastutkinnon suorittaminen meillähän kaiken kaikkiaan myös suomessa tällä hetkellä käydään keskustelua siitä miten ylioppilastutkintoa voitaisiin edelleen uudistaa meillä on meneillään tämä sähköistäminen joka alkoi vuonna kaksituhattakuusitoista ja vuonna kaksituhattayhdeksäntoista on tavoitteena että kaikki nämä ylioppilaskirjoitukset olisivat sähköisiä

viikollahan julkistettiin myös

lehikoisen työryhmän esitys siitä miten ylioppilastutkintoa jatkossa voitaisiin edelleen kehittää itse pidän myönteisenä sitä että vahvistettaisiin entuudestaan ylioppilastutkintoa lukion päättötutkintona ja avattaisiin sillä entistä useammin tietä jatko opintoihin näin pääsisimme osittain ainakin eroon kalliista valmennuskursseista jotka eriarvoistavat meidän koulu ja opinpolkua ja laittavat nuoret eriarvoiseen asemaan samaan se toimisi näin tienä jatko opintoihin lisättäisiin myös näitä korotusmahdollisuuksia eli kerralla ei tarvitsisi onnistua myös äidinkielen pakollisuus säilyisi ja tämän työryhmän ehdotuksen myötä kannustettaisiin yhä enemmän jatkossa matematiikan mutta myös sen toisen kotimaisen kielen opiskeluun ja pidän sitä myös itse ihan myönteisenä entisenä opettajana taikka ehkä nykyisenäkin opettajana pidän myönteisenä myös sitä että lukioihin pikkuhiljaa tuodaan ylittäviä tehtäviä myös ylioppilastutkintoihin meidän lapset ja nuoret kasvavat sellaisessa maailmassa että enää näitä selkeitä rajoja ei ole ja siksi näen tämän erittäin myönteisenä ja myös sen että kuuden tunnin kokeista voidaan hyvin siirtyä hieman tiiviimpiin neljän tunnin kokeisiin

arvoisa puhemies edustaja heinonen piti erinomaisen puheenvuoron hieman laajemmin kuin mitä tämä hallituksen esitys koskee ja sinänsä hallituksen esitys on hyvä esimerkki siitä että meidän ylioppilastutkinnon tulee elää mukana siinä miten maailmakin elää tietenkin herää kysymys millä tavalla meidän ylioppilastutkinto suhtautuu taas muiden maiden vastaaviin tutkintoihin jolloin taas meidän tehtävä on kysyä millä tavalla suomalaiset nuoret ovat tasaveroisessa asemassa kun lähdetään hakemaan korkeakoulupaikkaa on se sitten suomesta tai muualtapäin maailmaa siltä osin katsomaan meidän kansallisen tason kehittämistä on syytä kysyä millä tavalla myös meidän ylioppilastutkinto toimii entistä parempana avaimena kohti jatko opintoja korkea asteella mutta samaan aikaan meidän tulee kysyä myös mitä me teemme niille hakijasumille jotka ovat kertyneet viimeisten vuosien aikana meidän korkea asteen oppilaitosten oville ja meillä on myöskin vastuu näistä nuorista kuten niistä tulevista nuorista jotka tulevat korkea asteen opintoihin

arvoisa rouva puhemies tässä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja edustaja lauslahti nosti laajemmin tätä ylioppilastutkinnon merkitystä tulevaisuudessa yliopistoon pääsyn pääasiallisena kriteerinä ja nosti myös sen huolen mitä tehdä niille jotka siellä jonossa jo ovat siksi minusta onkin tärkeää että huolehditaan riittävän pitkistä siirtymäajoista sitten kun tehdään isompia uudistuksia ja tulevaisuudessakin täytyy olla muitakin reittejä kuin kuin

puhemies vaikka nyt ollaankin näissä puheenvuoroissa melko kaukana tästä varsinaisesta hallituksen lakiesityksestä joka on tekninen niin kyllä meidän on vakavaa keskustelua yhteiskunnassa käytävä siitä minkälaisen ylioppilastutkinnon me tulevaisuudessa haluamme suuresti arvostamani kokenut kansanedustaja jukka gustafsson puhui aivan oikein humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineiden ja ylipäätänsä siis ihmisenä kasvun asiasta on sanottu että ylioppilastutkintovaiheessa ihminen on viisaimmillaan ja tästä tulee pitää kiinni suurena arvona nimittäin jos lähdetään jo siinä vaiheessa kun aloitetaan lukio opinnot tähtäämään vain tiettyjen aineitten menestyksekkääseen opiskeluun ja sitten ohitetaan ikään

kenties elämässä tulee sitten toisaalla vastaan ja pahimmassa tapauksessa johtaa siihen että meille syntyy joittenkin tiedonalojen jättiläisiä mutta kokonaisvaltaisessa ihmisyyden ymmärtämisessä monella

olisin oikeastaan nyt kun puhutaan lukiosta ja lukion oppimäärästä muistuttanut siitä että lukiolaisten liitto on toivonut kotimaisten kielten opiskeluun vapaaehtoisuutta sekä ruotsin kielen opiskeluun vapaaehtoisuutta itse asun hyvinkäällä ja meidän nuorisovaltuustolta kysyttiin että mikäli tämä kielikokeilu nyt tulisi olisiko hyvinkään kaupunki valmis ottamaan tämän kokeilun toisen kotimaisen kielen vapaaehtoisuudesta ja hyvinkään nuorisovaltuusto suhtautui tähän hyvin myönteisesti toivoisin että hallitus kiirehtisi sitä esitystä koskien näitä kielikokeiluja sitä sitä odotetaan ja erityisesti ne henkilöt joihin tämä kohdistuu toivovat näitä kokeiluja kun puhumme siitä että meidän pitäisi kuunnella niitä joita päätökset koskevat niin olisi erittäin hyvä että tämäkin asia etenisi tällöin vapautuisi myös resursseja ihmisille suuntautua muihin aineisiin tai muihin kieliin omien taipumustensa mukaisesti

arvokkaita kommentteja esittäneiden edustajien näkökulmiin ja nostaisin sen esille juuri näin että ylioppilastutkinto on erittäin tärkeä osa myös siinä tulevaisuudessa millä tavalla astutaan korkea asteen opintoihin mutta samalla tulee ehdottomasti varmistaa että jotka eivät ole esimerkiksi heränneet vielä lukioaikana skarppaamaan saamaan erinomaisia arvosanoja tulee olla jatkossakin mahdollisuus myös astua korkea asteen opintoihin muita polkuja pitkin esimerkiksi suorittamalla osan opinnoista avoimen kautta ja sitä kautta askeltaen korkea asteen opintoihin tai tarvittaessa myöskin pääsykokeet ja voi sanoa että meillä on tiettyjä aloja joilla myös tarvitaan soveltuvuuskokeitakin ehkä täydentämään näitä

meidän lukiomme opintojen aikana tehdään ja millä tavalla meidän koko lukiotamme tulee kehittää jotta sitten ne akateemiset edellytykset astua kohti korkea asteen korkea asteen opintoja ovat riittävän vahvat

arvoisa puhemies todella tämä käsittelyssä oleva esitys on tekninen ja hyvä tarpeellinen esitys mutta jatkossahan meille tulee tarvetta keskustella tästä ylioppilastutkinnosta vähän laajemminkin aivan kuten varapuheenjohtaja lauslahti valiokunnasta tässä äsken sanoi on tarvetta keskustella myös lukion kehittämisestä tämä keskustelu lienee lienee aika lähellä itse ajattelisin että ylioppilastutkinto ei välttämättä olisi se ainoa tai keskeisin kehittämisen kohde vaan itse näkisin pikemminkin lähtisimme rakentamaan sinne lukioon tuommoista portfoliotyyppistä ajattelua jossa opiskelija jo ensimmäisestä vuodesta alkaen rakentaa itsellensä oppiainerajojen yli menevää vaikkapa esseisiin perustuvaa osaamista kehittää osaamistaan toisena opiskeluvuonna kolmantena vuonna ollaan jo minigradussa ja tällä portfoliolla olisi sitten relevanttiutta kun haetaan korkeakouluopiskeluihin se voisi olla paras tapa kehittää tuota tutkintoa ylioppilastutkintoakin tarvitaan mutta ehkä tämmöinen portfoliotyyppinen ajattelu nimenomaan suhteessa jatko opintoihin voisi olla paras ja kehittää eniten lukiota silloin kehittäminen ei tapahtuisi vain ylioppilaskirjoitusten ehdoilla vaan pystyttäisiin aidosti ylittämään oppiainerajoja etenemään oppilaan omien vahvuuksien perusteella myös jo erikoistumaan ja löytämään omaa osaamisaluetta mahdollisimman varhaisessa

arvoisa puhemies tästä valiokunnan puheenjohtaja puumalan puheenvuorosta on hyvä jatkaa ja olemme hyvinkin samaa mieltä meillähän itse asiassa monissa taito ja taideaineissa on tämäntyyppisiä mutta ei olekaan niille nuorille joiden vahvuudet löytyvät vaikkapa entisen ministeri gustafssoninkin esille nostamista reaaliaineista taikka taikka

joka nosti esille tämän reaaliasian tässä puheenjohtaja lehikoisen johdolla tehdyssä esityksessä mennään nimenomaan siihen suuntaan mutta voisin jopa olla gustafssonin kanssa samaa mieltä että voitaisiin ottaa vieläkin reilumpi askel sillä tässä esityksessä valikoima muuttuisi niin että kun nyt muut kolme koetta voidaan valita matematiikan toisen kotimaisen kielen vieraan kielen ja reaaliaineen joukosta olisi pakollisten joukossa yhden reaalin sijaan joko kaksi reaalikoetta tai yksi reaalikoe ja yksi vieraan kielen koe

arvoisa puhemies on ollut ilo kuulla näitä puheenvuoroja ja tämä itse esitys on myönteinen ja toivoisin että tähän suuntaan liikuttaisiin laajemminkin ja puhun nyt oppiaine ja oppilaitosrajojen

ja integroida myöskin koska nyt on niin että työelämä on sirpaloitunut ja kun tekee yhden tutkinnon ja on mahdollisesti opiskeltava toinen niin siinä on hyvin laajoja opintopistekokonaisuuksia tämä on hyvä esimerkki siitä että voidaan myöskin katsoa että joku vastaava tutkinto on saman arvoinen ja sillä voi toteuttaa tiettyjä asioita ja toivoisin että tähän suuntaan meidän opiskelujärjestelmämme uskaltaisi mennä vielä entistä enemmän

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on hyvä ylioppilastutkintoa pitää kehittää ja sen pitää tulla tähän päivään ylioppilastutkinto suoritetaan sähköisesti tulevaisuudessa siinä pitää olla valppaana sillä yhdenvertaisuus pitää turvata kaikkialla suomessa tarkoitan lähinnä tätä teknistä suoritusta laitteiden ja ohjeistuksen niihin pitää olla yhdenvertaisia koko suomessa kun on on kyselty oppilailta

sähköisestä ylioppilaskirjoituksesta monet ovat olleet vähän epävarmoja suorituksestaan joten tämän siirtymän tähän sähköiseen pitää olla olla sitten hyvin hyvin laadittu ja siinä ei saa tulla sitten tällaisia ongelmia tulevaisuudessa vastaan

jatkaisin puheenvuoron innoittamana joka tuli sivistysvaliokunnan puheenjohtaja puumalalta näiden portfolioiden rakentamisen osalta että ei pelkästään rikota oppiainerajoja siellä lukiossa tältä osin edustaja heinonen nostikin ensimmäisessä puheenvuorossaan sen esille että työryhmä joka julkaisi esityksensä eilen esitti myös sitä että siellä meidän ylioppilastutkinnossa olisi niitä osuuksia joissa tulee oppiaineen ylittäviä kysymysosioita mutta yhtä lailla tässä on syytä kysyä millä tavalla rikotaan lukion ja korkea asteen välisiä rajoja entistä tiiviimmin jotta se askeltaminen kohti sitä korkea astetta olisi sitten mahdollisimman matala niillä meidän nuorilla ja tältä osin on syytä löytää uudenlaisia toimintamalleja joilla tiivistetään lukioiden ja korkea asteen

arvoisa puhemies ihan noin omien lasteni kohdalta tekemieni huomioiden mukaan olisi erittäin hyvä jos koko maassa olisi sillä tavalla tasapuolista opiskella että esimerkiksi kieliä olisi mahdollista valita myöskin muualla yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla ja että kouluissa olisi resurssit siihen että oppilaat pääsisivät valitsemilleen kursseille nyt näin ei ole kaikille kursseille ei sovi taikka sitten näitä kursseja pitää siirtää hirveän kauas ja ja asiat ikään kuin siirtyvät eteenpäin senhetkinen kiinnostus joka tässä ja nyt on jää tavallaan saavuttamatta tähän asiaan pitäisi tehdä jotakin muuta

kuin mikä ylioppilastutkinto on kolmivuotisen koulutuksen niin siitä voisi hakea eteenpäin myöskin muille aloille kuin sille omalleen esimerkiksi siten että jos hankkii lähihoitajakoulutuksen niin se tie ei siitä seuraavaksi olisi välttämättä sairaanhoitaja vaan se saattaisi olla esimerkiksi ekonomi voisi hakea siis muualle kuin miltä sitä peruskoulutusta on tämä olisi erittäin hyvä asia erittäin ilolla kyllä sitten otan vastaan myöskin sen että voisi olla pari reaaliainetta yksi vieras kieli ja ja kotimainen kieli mitkä on pakollista kirjoittaa silloin kun

on tekemässä on muistettava se tosiasia että kaikki jotka kirjoittavat ylioppilaaksi eivät suinkaan hakeudu

yliopistoihin osa hakeutuu korkeakouluihin osa hakeutuu hieman alempaan koulutustasoon osa haluaa taideaineita opiskella osa haluaa kädentaitoaineita opiskella myöskin näille pitäisi pystyä antamaan sellainen arvo joka niille kuuluu tässä maassa koska tosiasia on että me tarvitsemme ihan kaikkia ihmisiä ja olisi erittäin hyvä jos me pystyisimme pitämään meidän nuoremme tasaveroisina ja tasa arvoisina tässä yhteiskunnassa

nyt alleviivata arvoisat edustajat sitä tosiasiaa me olemme puhuneet täällä äärimmäisen hyviä puheenvuoroja ylioppilastutkintoon liittyen nuorten mahdollisuuksiin liittyen erilaiseen tulevaisuuteen liittyen meillä on nyt sitten todellinen päätöksenteon paikka taas ensi viikolla hallituspuolueilla nimittäin silloin koittaa kehysriihi ja kehysriihen päätökset jolloin päätetään muun muassa koulutuksen rahoituksesta oli se sitten lukiotason tai tai ammatillisen koulutuksen rahoitus korkeakoulut peruskoulut

tehkää viisaita päätöksiä siellä kehysriihessä koska niin kauan kuin koulutusleikkaukset ovat tällä tasolla kauttaaltaan ja kaikki asiantuntijat sanovat että on tuhoisaa tulevaisuuden kannalta näissä massamitoissa leikata niin siinä vaiheessa nämä puheet saattavat kuulostaa hieman kauniilta puheilta jos kuitenkin teot puhuvat aivan toista

on ainakin kolme tärkeää tehtävää yleissivistävyys ja toisaalta tarvittavien tietojen ja taitojen tarjoaminen sitten jatko opintoihin ja kolmas vielä tärkeämpi tehtävä joka on koko meidän koulujärjestelmämme ehkä tärkein tehtävä on opettaa oppimaan elämänikäisesti meillä on erilaisia ihmisiä oppilaita lukioissa ja pitää muistaa että tälläkin hetkellä esimerkiksi erityislukioissa jätetään aika paljon jopa niitä pakollisia kursseja lukematta koska halutaan painottaa johonkin tiettyyn erityisalaan ja toisaalta meillä on lukion tuntijakokokeilu näiltä pohjilta voidaan myös varmasti jatkossa ottaa niitä parhaita käytäntöjä käyttöön laajemminkin kuitenkaan vaarantamatta sitä tärkeää yleissivistävää lukion

tämä on ollut todella hyvää

yhtään pahana totta kai tämä on tätä hallitus oppositio asiaa eivät nämä koulutusleikkaukset todellakaan kenenkään mielestä mukavia ja miellyttäviä ole ja ei niitä nyt suurella sydämellä puolustella ikäviä asioita ja kun se vielä jatkuu edellisen hallituksen jäljiltä tässä on ollut sana yhteistyö monessa monessa kohtaa esillä on yhtäältä puhuttu oppiaineiden yhteistyöstä integraatiosta oppiaineitten välillä sitten on puhuttu oppilaitosten yhteistyöstä tämä on erittäin tärkeätä mihin edustaja lauslahtikin tässä jo viittasi että esimerkiksi lukiovaiheessa voitaisiin joitakin yliopistotasoisia

viikko kaksi yliopistolla ja uteliaalla nenällä haistella sitä yliopiston ilmapiiriä tällä tavalla kenties vältettäisiin vääriä valintoja saataisiin jo alkujaan tietoa ja sitten kyllä pääsykoejärjestelmää pitää uudistaa professori lonka aikoinaan tästä on varmaan toistakymmentä vuotta sanoi että hän ei innostunut mistään mieskiintiöistä opettajakoulutuksessa mutta hän kaipasi eräänlaista rupusakkikiintiötä että tulisi vähän erilaisia opettajapersoonia kyllä esimerkiksi itse näen hyväksi jotka eivät ole koulussa välttämättä kuuden laudaturin ja kympin oppilaita ettei kaikkia valittaisi pääsykoe plus lähtöpisteet perusteella vaan osa valittaisiin pelkän pääsykokeen perusteella koska näissä saattaa olla hyvin motivoituneita motivoituneita alalle

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron edustaja gustafssonin ja edustaja lauslahden puheenvuorojen jälkeen joita pidin mahdottoman avarina ja hyvinä itse olin matikkakoululainen ja kun ajattelen sitä kouluaikaa silloin versus nyt tätä aikaa niin en lähtisi liian tuimasti korostamaan ylioppilastutkinnon merkitystä siirtymisessä yliopistoon niin kuin minäkin aikoinaan tein kun ajattelee että eivät ne poikanuijat ole kovin paljon muuttuneet siitä ajasta kun itse koulussa ja vieläkin tyttöjen ja poikien epätasa arvoa on niin kyllä pitäisin tärkeänä sitä siirtymävaiheen runsautta miten ylioppilastutkinnosta siirrytään korkeakouluun ja vaikka olen matikisti haluan korostaa myös kulttuurin reaaliaineiden taide ja sivistysaineiden suurta merkitystä se on ihmisen kehitykselle äärimmäisen tärkeätä vaikka hän myöhemmin sitten suppeammalla tavalla edistyisi elämässään miten pitkälle hyvänsä hänen täytyy se pohjansa tuntea millä tavalla suomalaisuus miten meidän taiteemme miten tämä kokonaisuus on syntynyt ja mitä pitää säilyttää vaikka olen matikisti ja kannatan lisää matemaattisia aineita kouluihin en lainkaan ole lämmin suosittelija tälle vapaaehtoisuudelle pikemminkin kannatan pakkoruotsiakin sen vuoksi että ainakin sitä maailmaa ajatellen mikä vähänkin oli vapaaehtoista niin kyllä me poikanuijat lähdimme mopon selkään silloin tänä päivänä omiin harrastuksiin vähän pakko on kaikkien opiskella perusopintoja aikanaan

arvoisa rouva puhemies ylioppilastutkinto on suomessa kaikille oppilaille sama ja sen painoarvon on tarkoitus tulevaisuudessa olla vielä nykyistä suurempi kun verrataan sitä näihin pääsykokeisiin koulutuksen tasa arvon säilyttäminen on sen tähden äärimmäisen tärkeää se että sama koe on kaikilla oppilailla olivat he sitten opiskelemassa opiskelemassa pohjois tai itä suomen pienissä lukioissa tai sitten etelä suomen kaikissa mahdollisissa rankkeerauksissa kärkisijoja pitävissä

vaikka täällä on käyty keskustelua siitä että nämä koulutusleikkaukset eivät suoranaisesti lukioihin ole kohdistuneet kuitenkin kunnissa on jouduttu tekemään sellaisia ratkaisuja että esimerkiksi kuten täällä edustaja tolppanen nosti hyvin esille mahdollisuudet lukea eri kieliä saattavat olla rajoitettuja pienissä lukioissa ja on päädytty muun muassa tällaisiin niin sanottuihin puolikaskursseihin joilla opiskelija joutuu sitten opiskelemaan sanotaan nyt vaikkapa jonkun ranskan kielen kurssin puolittain itsenäisesti täytyy täytyy kyllä nostaa hattua kaikille niille pienten lukioitten vähän harvinaisempien kielten opiskelijoille jotka jaksavat puurtaa läpi näitä tämäntyylisiä

voitaisiin välttyä ja kyllä kyllä silloin katse kääntyy tänne eduskuntaan ja erityisesti hallitukseen joka on tällä koulutuspoliittisella linjallaan vaikuttanut näitten asioitten realisoitumiseen siellä kuntatasolla

arvoisa puhemies todella kuuntelin niin hartaasti että tuskin huomasin että oma vuoroni jo koitti nimittäin tässä puhuttiin kyllä asiaa että katse kääntyy nyt tänne eduskuntaan ja hallituspuolueisiin ja tosiaankin mahdollisuus tehdä koulutusleikkauksille jotakin on hyvin käsillä meillä on aivan pian kehysriihi ja haluaisinkin osaltani pistää paineita tältä osin haluaisin puhemies tässä puheenvuorossa kiittää edustaja juhantaloa minusta hienosta puheenvuorostaan oli hyvin tärkeää että hän tunnusti kulttuurin ja taito ja merkityksen ihmisen luovuudelle ja kasvulle ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvoinnille allekirjoitan täysin kyllä nuo sanat ja haluan sanoa että hieno puheenvuoro harmi että hän kerkesi lähtemään mutta kiitokset menevät varmasti perille ja minusta edustaja kivelä sanoi kyllä ihan rehellisesti sen että ei kukaan täällä mielellään näitä koulutusleikkauksia tee hyvä hyvä että sanoitte kiitos siitä ja siksikin kannustan nyt teitä edustaja kivelää ja koko hallituspuolueiden joukkiota joka täällä runsaslukuisesti tänään on toimimaan budjettikehysriihessä siten että nämä koulutusleikkaukset pahimmilta osiltaan perutaan minä varmasti tuen teitä siinä suhteessa ja uskon että koko oppositio antaa tukensa sille että hallitus tekisi koulutuksen osalta peruutuspäätöksiä ja peruisi näitä leikkauksia aika on todella käsillä ja me seuraamme hyvin tarkasti

korkeakoulumaailmaan niin nyt on hyvä muistaa että puolet hakijoista jää joka vuosi ovien ulkopuolelle puolet hakijoista jää joka vuonna ulkopuolelle esimerkiksi vuonna kaksituhattakymmenen korkeakoulun ovien ulkopuolelle jäi satatuhatta nuorta tämä on iso ongelma meillä tähän pitää jollakin tavalla puuttua siitä onko pääsykoejärjestelmä hyvä vai ei voi tietysti olla monta mieltä mutta tosiasiahan on että pääsykoejärjestelmä tekee sen että osa kirjoista opetellaan suurin piirtein ulkoa jotta osataan vastata siten että hauki on kala se on kala mutta olisi kiva jos se muistettaisiin sen jälkeenkin sen lisäksi erittäin monet käyvät erittäin pitkiä harjoituskursseja jopa vuoden mittaisia jotta pääsisivät yliopistoon sehän on tietenkin yksi tie mutta onko se se järkevä tie sitä olisi hyvä miettiä olisi myöskin hyvä miettiä voisiko meillä olla samankaltainen järjestelmä kuin aika monessa euroopan maassa on että kaikki halukkaat pääsevät sisälle ja karsinta tapahtuu sitten varsinaisesti siellä opiskeltaessa tähän samaan yhteyteen voitaisiin sitten ottaa se että me nostaisimme jälleen jonkinlaiselle tasolle myöskin alemman korkeakoulututkinnon jota tänä päivänä ei tunnuta juurikaan arvostettavan

arvoisa puhemies edustaja viitanen täällä kehotti perumaan koulutusleikkaukset ehkä hän tarkoitti niitäkin mitä hän oli itse tekemässä edellisessä hallituksessa minusta on kuitenkin rehellistä todeta se että kun suomessa on jouduttu säästämään kun talous ei ole kasvanut vuosikausiin mihinkään niin sitä ei olisi voinut tehdä ellei toiseksi suurimpaan pääluokkaan myöskin olisi koskettu muun viestin antaminen on mielestäni ihmisten harhauttamista mutta totta kai hallitus varmaan kehysriihessä nyt katsoo ei näitten säästöjen peruuttamista vaan näitä kipukohtia joita koulutustutkimuksen mitä liikkumavaroja erittäin ahtaissa raameissa on ja se on tärkeätä mutta vielä korostan sitä että kun me teemme nyt jo satatuhatta euroa vuosittaista velkaa sinne äitiyspakkaukseen jokaista syntyvää lasta kohden niin ei sitä sitä näinkään voi jatkaa yleissivistävä koulutus on erittäin tärkeä lukiokoulutus myöskin tärkeitä kuten ruokalukio jota ollaan kotiseudullani perustamassa samaan aikaan kyllä tässä koulutuksessa täytyy nähdä tarve nopeisiinkin muutoksiin kun työelämä muuttuu hyvin nopeasti esimerkiksi lounais suomessa nyt joudutaan tekemään aika paljon aikuisten muuntokoulutusta ja nimenomaan työorientoitumiskoulutusta ja se on tärkeätä jotta saamme niitä työpaikkoja ihmisille ja hyvinvointia turvattua

rouva puhemies tämä koulutusleikkausasia on täällä usein käsitelty edustaja ala nissilä te olette samassa valiokunnassa kuin minä valtiovarainvaliokunnassa ja ja voitte varmasti allekirjoittaa sen että sielläpä ei ole kovin moni ei ekonomisti koulutusalan asiantuntija tai kukaan asiantuntija sanonut että olisi millään tavalla tässä vaiheessa viisasta tai edes perusteltua leikata koulutuksesta sillä mitalla millä tämä hallitus on tekemässä jo edellisten leikkausten rankkojen leikkausten päälle kyllä me muistamme sen viime vaalien enää ei koulutuksesta leikata lupauksen joka valitettavasti petettiin edustaja ala nissilä te viittasitte tässä velkaan te tiedätte varsin hyvin olemme käyneet nämä keskustelut hyvin usein sdpn vaihtoehto ei leikkaisi koulutuksesta mutta ottaisi vähemmän velkaa ja myös tekisi erilaisia arvovalintoja olemme useasti täällä keskustelleet muun muassa veronkevennyksistä että kuinka tällä hallituksella on varaa antaa hyväosaisimmille veronkevennyksiä ja samaan aikaan tehdä leikkauksia tämä on tuttu tarina tämä keskustelu tulee jatkumaan varmasti tulevina viikkoina myös tänä keväänä

rouva puhemies todellakin keskusta on sivistyspuolue me puolustamme aina koulutusta se on selvä asia olemme sitä varten laittaneet suomea kuntoon että koulutusta voidaan rahoittaa myöskin tulevaisuudessa koulutusmenothan merkittävästi kasvoivat vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä tästä on turha turha väittää muuta teidän vastalauseennehan on tällaista pölhöpopulismia sitran pääomista vietäisiin osa pois sehän on nimenomaan tutkimukseen ja koulutukseen tähtäävää toimintaa ja näin itsenäisyysvuonna olisitte siitäkin puolet puolet vieneet budjetin yleiskatteeksi kertaluonteisiin menoihin minä käyttäisin siitä sanaa pölhöpopulismi

arvoisa puhemies kun täällä nyt on puhe koulutuksesta niin sanoisin nyt että tämä pölhöpopulismi mihin edustaja ala nissilä tässä viittaa tarkoittaisi meidän vaihtoehdossamme muun muassa sitä että investoisimme homekoulujen korjaamiseen

riittäviä resursseja lasten tulevaisuudelle te leikkaatte rajusti jopa talousasiantuntijat ekonomistit kaikki ovat sitä mieltä että tämä on talouspoliittisestikin äärimmäisen hölmöä enemmänkin minä sanoisin tätä pölhöksi en sentään populismiksi mutta pölhöksi kyllä arvoisa puhemies

kaukana nyt saksalaisesta kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta mutta en en malta olla tähän yhteyteen sanomatta että että on hallituksen johtavien henkilöiden toimesta sanottu että ei enää leikata ja ja on varovasti raotettu sitäkin että kun orastavaa jakovaraakin tulee niin koulutus on kyllä aivan siellä prioriteeteissa saajana mutta en malta olla tässä yhteydessä edustaja viitanen sanomatta sanomatta myös sitä että niin tärkeä asia kuin homekoulujen korjaaminen on niin pitäisi tarkemmin yhteiskunnassa selvittää mistä se home aiheutuu

arvoisa puhemies täällä sanottiin äsken että pitäisi selvittää mistä se home aiheutuu tarkastusvaliokunnan mietintö löytyy tästä asiasta se on viidenkymmenen miljardin euron urakka kun ne homekoulut tai homerakennukset korjataan mutta varsinaisesti pyysin puheenvuoron siinä vaiheessa kun keskusteltiin tästä ylioppilastutkinnosta

into riittää ja mahdollisuudet riittävät sitä taustaa vasten jos pelkästään ylioppilastutkinnon pohjalta jatkossa pääsee eteenpäin niin se jakaa nyt sitten jo ihmiset menestyviin ja vähemmän menestyviin sen takia pitää olla erilaisia väyliä jotta kaikilla on se koulutuksen tasa arvoinen mahdollisuus edetä urallaan sitten edustaja ala nissilään yhdyn siinä kun hän totesi että koulutusta tarvitaan jatkossa meidän jokaisen pitää päivittää tietoja myöskin meidän kansanedustajien pitää päivittää tietojamme

pienten lukioiden asemaa koska pienissä lukioissa suomalaisella maaseudulla eri puolilla suomea tehdään erittäin arvokasta työtä muun muassa kotikunnassani ilomantsissa erittäin korkeatasoista työtä siellä on huomattu jo kauan sitten että tämä lukiokoulutuksen saaminen mahdollisimman korkealle tasolle myös kaikkialla suomessa on meidän suomalaisen yhteiskunnan suuri etu

hänen kykynsä ja tahtonsa suuntautuu tärkeää olisi muistaa kuitenkin se että talouden pitäisi olla kunnossa niin kuin edustaja viitanen on tässä keskustelussa tuonut esille tämän talouspuolen aika vahvasti totean siihen vain sen verran että jos emme pidä suomen taloutta kunnossa edessä on sitten sellaiset säästöt joita ei edes edes edustaja viitanen halua koska olemme kuitenkin kansainvälisten luottoluokittajien tarkastelun tarkastelun alla jatkuvasti jos siinä työssä epäonnistumme nyt tehdyt leikkaukset mitä edustaja viitasen edustama puolue on joskus tehnyt ja mitä nykyinen hallitus on tehnyt ovat lastenleikkiä sen rinnalla jos emme laita taloutta kuntoon

tähän liittyen taas edustaja essayahille pitää vastata että meillä oli juuri kuntavaalit lukioiden rahoituksesta ja toimintaedellytyksistä vastaavat jokaisen meidän kotikunnat nyt on meidän tehtävämme huolehtia että meidän kotikuntien lukioilla on riittävät resurssit hoitaa se tehtävä joka niille kuuluukin ja mieluummin niin että satsataan lukiokoulutukseen nykyistä enemmän siellä omissa

meidän lukiomme ja tutkintomme asemoituu muualta saataviin vastaavan tyyppisiin tutkintoihin jotta meidän nuoret olisivat tasaveroisessa asemassa koko eurooppalaisen koulutuskentän näkökulmasta tänä päivänä nuoret eivät pelkästään hakeudu täällä suomessa korkeakouluun vaan saattavat hakeutua mihin tahansa euroopan maahan tätähän me olemme toivoneet myöskin eurooppalaisittain että meillä liikutaan euroopan maiden välillä tämä hallituksen esitys on yksi tämmöinen pieni esimerkki siihen suuntaan

niin huonolla lukutaidolla ettei pysty lukemaan edes yhtä kirjaa alusta loppuun ollaan aika huolestuttavalla tiellä istuva hallitus on leikannut koulutuksesta siitä me emme pääse yhtään mihinkään istuva hallitus ei voi mennä edellisten hallitusten selän taakse ja sanoa että leikkasittehan tekin kyllä näin on tehty on leikattu se on totta pitääkö sitä linjaa jatkaa missä vaiheessa siihen saadaan piste eivätkö nyt jo näy ne tulokset mitä leikkauksilla valitettavasti saadaan aikaiseksi suomi on pieni maa meillä ei ole hirveän paljon sitä vientivoimaa millä me voimme viedä me tiedämme sen meillä on olemassa ongelmia täällä mutta me olemme aina olleet hyvä tietomaa ja se on se mihin meidän kannattaa panostaa tietotaitoon know howhun me voimme viedä tietotaitoa me voimme opettaa myöskin muualla ja antaa oppia myös muille koska meillä se taito on mutta jos sieltä viedään rahat pois jos opettajien opettamisesta kaikilla alueilla nyt en puhu pelkästään peruskoulunopettajista vaan kaikilla aloilla maistereiden opettamisesta viedään rahat pois niin hukka meidät perii meillä ei ole sitten enää mitään mutta ei meillä ole paluuta kuulkaa agraariyhteiskuntaakaan meidän on pysyttävä mukana tässä kehityksessä mikä tässä globaalissa maailmassa

arvoisa rouva puhemies todellakin lukeminen on erittäin tärkeä taito ja kas kummaa meillä on muuten itse asiassa tällä viikolla valtakunnallinen lukuviikko jota vietetään kouluissa ja kirjastoissa toivottavasti myös kansanedustajilla on aikaa lukea muuta kuin asiakirjatekstejä kansainvälinen liikkuvuus globalisaatio yhteiskunnan muuttuminen enemmän mosaiikkimaisemmaksi se on globaali trendi se näkyy myös suomessa kansainvälinen yhteistyö koulutuksien hyväksi lukeminen eri valtioiden välillä on sellaista kehitystä jossa meidän pitää olla mukana ja tämä hallituksen esitys vastaa juuri siihen huutoon omalla paikkakunnallani haetaan ib lukiolle oikeuksia ja toivon siihen ministeriöltä apuja edustaja viitanen otti esille homeongelman nyt kun tampereella pormestari vaihtuu kannustan teitä viemään pormestariohjelmaan tätä koulurakentamista ja korjaamista entistä voimakkaammin sekin on arvovalinta ja tietysti myös taloudellinen kysymys

yritän ihan varovasti vain todeta että en herättäisi enää kiivasta jatkokeskustelua edustaja tolppanen te arvostelitte vähän ikään kuin itseänne te olitte vielä perussuomalainen silloin ja kun lukuviikko on niin luin tuosta pöytäkirjasta että te äänestitte tämän hallitusohjelman puolesta missä nämä ikävät koulutusleikkaukset ovat miksi ne silloin olivat parempia että te kannatitte niitä mutta nyt ette enää kannatakaan miksi te ette niitä silloin vastustanut kun te olitte niissä pöydissä missä olisitte voinut vaikuttaa arvoisa puhemies halusin oikeastaan käyttää vain sen takia puheenvuoron että edustaja anttilan puheenvuorosta saattoi saada sen kuvan kun itse toin esille tätä että ylioppilastutkinto tämän puheenjohtaja lehikoisen työryhmänkin esityksen myötä olisi jatkossa vahvempi tie

aukeavat nämä tiet paljon helpommin kuin ja sen takia on hyvä että tehdään näitä malleja jotka avaavat tietä myös niiden lukio opintojen pohjalta mitä täällä esillä on pidetty mutta missään tapauksessa pääsykoetietä ei olla poistamassa

tietenkään en voi viime kaudelta vastata muiden hallituspuolueiden tekemisistä kuin sen missä itse olin todellakin perussuomalaisissa minun täytyy todeta kuten ehkä olette huomanneet että olen vaihtanut puoluetta ja miksi siksi että en ollut tyytyväinen perussuomalaisten tekemään politiikkaan vaihdoin puolueen ja vaihdoin sellaiseen puolueeseen jossa jossa tunsin että voin tehdä sellaista politiikkaa mitä haluan tehdä ja edelleen sanoisin että tämä istuva hallitus ei voi mennä entisten hallitusten selän taakse ja sanoa että leikkasittehan tekin

edustaja tolppanen en puhunut viime kaudesta mitään vaan puhuin tästä kaudesta ja tällä kaudella te olitte aluksi vielä perussuomalainen ja tällä kaudella te olitte hyväksymässä tämän hallitusohjelman missä ovat nämä ikävät leikkaukset ole kenenkään helppo olla puolustamassa tai tai millään tavalla pitämässä hyvinä ne ovat olleet vaikeita vastenmielisiä edustaja tolppanen te arvostelitte niitä äsken mutta te te olette kuitenkin

perussuomalaisten riveissä niissä hallitusohjelmaneuvotteluissa missä niistä on päätetty kolmen puolueen kesken siitä te ette pääse mihinkään en puhunut viime kaudesta viime kauden leikkauksista vaan tästä kaudesta ja te olette ollut niitä leikkauksia hyväksymässä tämän voi eduskunnan pöytäkirjasta tarkastaa

edustaja kivelä täällä äsken kiinnitti aivan olennaiseen seikkaan huomiota kun hän sanoi että on jo aikaisemmissa hallituspuolueidenkin keskusteluissa muun muassa täällä salissa väläytelty että jos pieniäkin orastavia mahdollisuuksia tulee voimme palata niihin koulutusleikkauksiin sdp on kysynyt lukuisia kertoja opetusministeriltä aiotteko esittää riihessä

arvoisa puhemies koulutusleikkaukset ovat vaikeita ja totta kai me myönnämme sen mutta päämääränä on saada maamme talous jaloilleen ei kukaan tahallaan tee näitä leikkauksia vaan tarkoitus on että palvelut pelaavat tulevaisuudessakin ja silloin on joskus leikkauksia tehtävä

edustaja meri joka nosti tämän vapaan kielivalinnan esille täällä aiemmin keskusteluissa toivonkin että tämä kielikokeilu tulisi mahdollisimman laajaksi ja ja se suoritettaisiin mahdollisimman monella paikkakunnalla niin kuin hallitusohjelmassa on että kokeilu tulee aikoinani opiskelin ruotsia kahdeksan vuotta siihen maailmanaikaan opiskeltiin kieltä niin että kielioppi osattiin hyvin osattiin kirjoittaa mutta se puhuminen jäi lapsipuolen asemaan nyt tulevissa ylioppilaskirjoituksissa sitä on kehitetty ja tullaan kehittämään niin että tähän suulliseen ilmaisuun kiinnitetään paljon huomiota ja mielestäni se on erittäin hyvää kehitystä kieltä pitää osata myös puhua tietysti

mutta pitää pystyä puhumaan ja siihen kiinnitetään tulevaisuudessa enemmän huomiota ylioppilaskirjoituksissa

arvoisa rouva puhemies ylioppilastutkintojen yhtenäistäminen oikeuksiltaan mistä tässä lakiesityksessä on pohjimmiltaan kyse on oikein ja kannatettavaa espoossa oleva ib lukio on tuottanut useita kansainvälisiä menestyjiä ja osoittanut vuosien varrella tarkoituksenmukaisuutensa ja tarpeellisuutensa tässä laissa on kuitenkin myös kysymys eräästä erittäin tärkeästä näkökulmasta mistä ei ole vielä käsittääkseni täällä juurikaan puhuttu ja se on ylipäätänsä yksityisten koulujen tulevaisuus suomessa meidän oman niin sanotun valtiollisen koulutusjärjestelmämme täydentäjänä tässä lakiesityksessä nyt kerrotaan perusteluissa kuinka opetushallitus on tarkkaan tutkinut saksalaisen koulun opetussuunnitelmia ja tästä laista tekee erityisen myös se että tässä on vertailtu suomalaisen koulutusjärjestelmän opetussuunnitelmia ja saksalaisen koulutusjärjestelmän opetussuunnitelmia ja näiden kahden yhdistämisestä

tässä nyt sitten esitetään käytännön ratkaisuja miten ne voisivat toimia pidän tätä erittäin kannatettavana niin kuin täällä on todettu suomi kansainvälistyy nopeasti ja tämä euroopan tasoinen eri opetusmahdollisuuksien avaaminen ja yhdistäminen on tervetullut lisä suomalaiseen koulutusjärjestelmään
arvoisa puhemies edustaja heinonen te sanoitte että minä olen ollut hallitusohjelmaa hyväksymässä ja että minä olen ollut mukana hallitusneuvotteluissa itse asiassa en ollut en yhtään ainutta kertaa syy lienee ollut se että minun mielipiteitäni ei haluttu koska tiedettiin että ne eivät varmaankaan ole täysin samanlaisia kuin muiden mielipiteet

sen sen lisäksi toimintani viime juhannuksen alla kertonee sen että en ollut sitä mieltä mitä joskus aina joutuu tässä salissa äänestämään silloin kun hallituspuolueessa on kuten varsin hyvin tiedätte on turha lähteä siitä tukkanuottasille se kertoi myöskin sen että en hyväksynyt koulutusleikkauksia en hyväksynyt työllisyystoimenpiteitä en hyväksynyt eläkeläispolitiikkaa enkä hyväksynyt tämän hallituksen perhepolitiikkaa näin muutamia asioita mainitakseni

arvoisa rouva puhemies

haluan sanoa sen tässä asiassa vielä että kun oli lukiokierrokset tässä ja kävin monessa lukiossa tuossa tammikuun aikana kun kierrettiin eri paikoissa niin siellä nousi esille kansainvälisten lukioiden tilanne ihan aidosti että nuoriso haluaa tänä päivänä aidosti opiskella kieliä kannustin heitä suuresti siihen että he opiskelevat kieliä koska se on semmoinen asia joka ei koskaan mene muodista pois ja se on aina heidän tulevissa tehtävissään varmasti ajankohtainen tällaiset lakiesitykset mitä nyt käsitellään ovat erittäin kannatettavia ja toivon että tämä asia saa nopean käsittelyn tässä talossa ja kannustamme kaikkia omalla omalla esimerkillämme opiskelemaan kieliä ja kansainvälistymään

sd merkkinen pormestari aikoo juuri tehdä työllisyyspainotteisen pormestariohjelman siitä olemme paljon keskustelleet mainitsitte tässä äsken nämä lukiokierrokset ja itsekin olin tuossa tammikuulla parissa koulussa kiertämässä niin kuin me kaikki edustajat puhemiestä myöten opastuksella olimme minusta on aivan viehättävää kun lapset esittävät aina kaikkein viisaimmat parhaimmat hienoimmat kysymykset haluan kyllä sanoa tässä ääneen että minusta oli aivan ihanaa kun menin luokkaan missä oli aika pieniä pirpanoita niin he sitten kysyivät kansanedustajalta että tarvitseeko olla sivistynyt ollakseen kansanedustaja minusta se oli hieno kysymys ja sanoin siinä sitten että

ei se varmasti kyllä pahitteeksi ole mutta tärkeintä on se että meillä kaikilla on sydämen sivistystä mielestäni tämä lapsen ihana kysymys on sellainen että se voi toivottavasti hyvin viitoittaa tätä tietä eteenpäin

puhemies hieman menee tämän

päiväjärjestyksen ulkopuolelle mutta kun pia viitanen tässä nimeni mainitsi ja puhui sydämen sivistyksestä nyt tässä on nämä vaalit käyty ja pormestariohjelmaa siellä tampereen suunnalla kovasti rustataan ja uskon että pia viitanen mahdollisena pormestarina tai olette osoittanut mielenkiintoa kuitenkin ja ainakin pystytte vaikuttamaan pormestariohjelman sisältöön toivon teiltä sydämen sivistystä nyt pieniä ympäristökuntia kohtaan joita ovat esimerkiksi kangasala ja pälkäne tehkää parhaanne pistäkää sinne pormestariohjelmaan sellaiset lauseet että tavase tekopohjavesihanke lopetetaan tampereen rahojen tuhlaaminen siihen lopetetaan ne rahat käytetään koulutukseen ja sivistykseen ja naapurikuntien kiusaaminen lopetetaan se on nyt jatkunut kaksikymmentä vuotta kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies tässä edellisessä keskustelussa monet edustajat viittasivat näihin vaikeisiin koulutusleikkauksiin tuli mieleen vain että mikä mikä olisi sellainen leikkaus joka olisi helppo heinonen kuittasi no hiusten leikkaaminen voi olla helppoa ainakin meille miehille arvoisa puhemies korkeakouluopiskelijoista joka kuudennella on lapsi tai lapsia opintotuki poikkeaa muista syyperusteisista etuuksista siten että tuen määrään ei vaikuta lapsen huoltajuus tai lasten lukumäärä muissa pohjoismaissa perheelliset opiskelijat on huomioitu huoltajakorotuksilla tai korkeammilla tulorajoilla suomessakin on aiemmin ollut huoltajakorotus mutta se poistettiin opintotukiuudistuksen yhteydessä vuonna yhdeksänkymmentäkaksi hallituksen päättämät opintotukileikkaukset ja muutokset etuuksiin voivat merkitä opiskelevalle perheelle yli tuhannen euron vuosittaista tulonmenetystä leikkaukset astuvat voimaan elokuussa kaksituhattaseitsemäntoista arvoisa puhemies kristillisdemokraatit esittivät tämän vuoden vaihtoehtobudjetissaan että jokaiselle lapsen huoltajana toimivalle opiskelijalle maksettaisiin opintorahakuukaudelta kahdensadan euron huoltajalisä

on kuin jatkoa tuohon äskeiseen keskusteluun eihän nämä opintotukileikkaukset todellakaan miellyttäviä asioita ole samanaikaisesti on kuitenkin muistettava että lähes miljardilla tuetaan suomalaisia opiskelijoita vuositasolla leikkausten jälkeenkin suomalainen järjestelmä on varsin antelias mutta varsinaisesti tähän lakiesitykseen liittyen tässä kyllä kai kädet kyynärpäitä myöten ristissä ollaan että kela suoriutuu tästä tehtävästä ei niin etteikö kelalla tietotaitoa osaamista tähän olisi mutta tämä sosiaaliasioitten siirto toimeentuloasioitten siirto kelalle on tuonut vähän sellaisia jäljet pelottavat ajatuksia mieleen mutta toivotaan nyt ja ei olla pelkästään toivotaan toivotaan linjalla vaan kyllä kelan täytyy tästä asiasta suoriutua

puhemies tämä hallituksen esitys tähtää hallitusohjelman yhteen tärkeään päämäärään byrokratian purkamiseen kelaa on ryöpytetty tässä toimeentulotukiasiassa viime aikoina aika kovalla kädellä varmaan jonkun verran perustellustikin mutta olihan se tilanne aivan valtava ryöppy kun koko toimeentulotukiasia siirtyi kelalle ja siitä aiheutui tämä valtava työruuhka nyt lehtitietojen mukaan käsittelyajat ovat lyhenemässä niin että noin viikon sisällä hakemuksesta tulee päätös siinä asiassa ja tämä opintotukiasia mikä nyt on tässä hallituksen esityksessä pääasiana on on aivan todella hieno asia että tässä poistetaan tämä opintotukilautakunnan turha byrokratia välistä kun oppilaitokset raportoivat tämän opintotukihakemuksen kelalle siellä sitten olemassa olevien tiedostojen kautta saadaan tämä päivitettyä nopeasti ja päätös syntymään nopeasti erittäin kannatettava byrokratianpurkuesitys tässä yhteydessä toivoisin vain sen verran lisäksi vielä että kun moni opiskelija tänä päivänä opiskelee ahkerasti ja saa sitä opintotukea vielä lisäksi siitähän tietyissä olosuhteissa voi aiheutua että oppilaan ahkeruudesta sitten rangaistaan silleen että hänen opintotukeaan peritään myöhemmin takaisin niitä rajoja pikkuisen tarkastettaisiin ettei sitä ahkeraa opiskelijaa nyt heti rokotettaisi siitä ylimääräisestä sadan tai kahdensadan euron vuotuisesta tulosta minkä hän hankkii esimerkiksi kesälomansa aikana

hän kuitenkin omalla aktiivisuudellaan ja ahkeruudellaan on halunnut osoittaa että hän haluaa tehdä työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja siitä jos välittömästi tulee sitten opintotukileikkaus palkkioksi en pidä siinä ei ole ainakaan kannustavuutta minun mielestäni yhtään ja toivon että siihen lähiaikoina puututaan

arvoisa rouva puhemies opintotuen siirto oppilaitoksilta kelalle on varmaan perusteltua tämän hallinnon yksinkertaistamiseksi ja ehkä päällekkäisten toimintojen poistamiseksi mutta yksi asia joka esille nousee myös tässä hallituksen esityksessä on se että tämä vähentää opiskelijoiden saamaa henkilökohtaista palvelua korkeakouluissa korkeakouluissa annettaisiin jatkossa vain yleisluontoista neuvontaa ja kansaneläkelaitos vastaisi opiskelijan henkilökohtaisesta palvelusta ja kun itse olen halunnut pitää ja päättänyt että pidän esillä tätä verkkoesteettömyyttä aina kun tehdään näitä uudistuksia joissa viedään palveluita tässäkin tapauksessa todennäköisesti aika monen osalta verkkoon eli sähköiseen niin haluan nostaa verkkoesteettömyyden esille ja toivoisin että kela olisi esimerkiksi siinä tiennäyttäjä että palvelut olisivat verkkoesteettömiä meillä on useita opiskelijoita esimerkiksi näkövammaisia tai muita jotka jotka voivat olla vaikeassa tilanteessa näiden verkkoon siirtyvien palveluiden edessä jos tämä verkkoesteettömyys ei toteudu olen itse samaa mieltä että perheelliset opiskelijat ovat kovassa paikassa meidän yhteiskunnassamme ja tämä huoltajakorotus on varmasti sellainen asia joka on syytä pitää esillä silloin kun valtiomme talous sen suinkin vain sallii ja myös olen tehnyt esityksen mistä edustaja hoskonen edellä puhui näistä tulorajoista nuoret

tiukentaa ja tätä kautta kannustaa eli eli se olisikin tietyllä tavalla osoitus siitä että opinnot menevät siinä tahdissa kuin on yhdessä sovittu

arvoisa rouva puhemies tässä tietysti iso huoli on se miten kela aikoo selvitä tästä tehtävästä kun tuntuu että sille hyvin lyhyessä ajassa kasautuu todella paljon lisätyötä siirto on varmaan perusteltu niin kuin täällä on todettu ja on hyvä että näitä käytäntöjä selkeytetään ja ja yhdistetään mutta olisiko ollut hyvä miettiä tämä ajankohta vähän myöhemmäksi sillä kela on nyt niin täynnä ja työllistetty että tästä saattaa tulla sitten vielä kaikkea muuta toimintaa hidastavaa toimintaa että olisi voinut ehkä yhdellä vuodella siirtää tätä

puhemies kuulin täällä että edustaja östman oli pitänyt ihan erinomaisen puheenvuoron koskien koskien opintotukiasiaa laajemmalti elikkä siitä että puolueena olemme jo pitkään täällä salissa olleet ajamassa perheellisten opiskelijoitten elämäntilanteen parantamista sinällänsä tässä tässä itse esityksessä nyt on kysymys näitten tietojen yhteensaattamisesta mutta on todellakin tärkeää huomioida se mikä tässä koko salissa ennen joulua keskustelun yhteydessä

heikkeneminen nousi yhteisenä huolena esille ja siinä mielessä täytyy nyt toivoa että kun tässä puoliväliriihtäkin käydään tässä nyt olisi sitten myös hallitukselle vahva viesti että tämä heikennys mikä nimenomaan perheellisiä opiskelijoita kohtaa tämän asumistukiasian muutoksen suhteen tulisi nyt korjattua ja pidämme tätä äärimmäisen tärkeänä he kuitenkin jos katsotaan näitä opiskelijaryhmiä ovat niitä niin sanotusti

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksen keskeisenä tavoitteena on uudistaa ja selkeyttää autoja ja niiden perävaunuja koskevien säännösten ja määräysten antoa ja siirtää niitä koskevia pitkälle yksityiskohtiin meneviä teknisiä vaatimuksia koskevat valtuudet liikenteen turvallisuusvirastolle trafille ehdotetut lainmuutokset ovat hallitusohjelman mukaisia sillä ne selkeyttäisivät ja sujuvoittaisivat hallintoa mielestäni ehdotetut muutokset ovat perusteltuja ja välttämättömiä esityksessä kerrotaan että lähtökohtana tälle muutosehdotukselle määräyksenantovaltuuksien siirtämisestä trafille on ollut muodostaa asiakokonaisuuksia virastolle siirrettäviä valtuuksia koskien jotta säännösten ja määräysten valmistelussa ja päivittämisessä vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä ministeriön ja viraston välillä tällä pyritään selkeyttämään ajoneuvoja koskeviin vaatimuksiin liittyvää tehtävänjakoa ministeriön ja trafin kesken sekä tehostamaan liikenne ja viestintäministeriön toimialan säädösvalmistelua onkin totta että ministeriö ja virasto ovat tehneet päällekkäistä työtä ja tällä uudistuksella päästään toivottavasti siitä eroon ministeriö keskittyisi jatkossa entistä enemmän lainsäädäntötyöhön kehittämistyöhön ja kansainväliseen vaikuttamiseen ja liikenteen turvallisuusviraston tulee ajoneuvoalan asiantuntijuutta hyödyntäen tehostaa ajoneuvojen teknispainotteisten vaatimusten kehittämistä ja ajoneuvosäännösten kansainvälisen kehityksen seuraamista esityksessä hyvää on myös se että sillä ei olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sillä ehdotetut muutokset kohdistuvat lähinnä liikennehallinnon sisäiseen tehtävien resurssivaikutukseksi trafissa on viraston toimesta arvioitu nolla pilkku kolmen henkilötyövuoden lisäys joten vaikutus on varsin vähäinen kokonaisuutta ajatellen esityksen mukaisesti muutoksen jälkeen kaikki erikoiskuljetusajoneuvon ominaisuudet hyväksyttäisiin samalla trafin myöntämällä poikkeusluvalla jolloin menettely olisi yhtenäisempi ja sujuvampi vuoden kaksituhattaviisitoista alusta voimaan tulleessa tulleessa ajoneuvolain uudistuksessa trafille annettiin valtuudet antaa määräyksiä erikoiskuljetusajoneuvoista mutta muutossäädös ei sisältänyt tässä tarkoitettua poikkeuslupavaltuutta joten asia jäi pahasti kesken tämä on hankaloittanut yrittäjien toimintaa trafi onkin nyt valmistelemassa uutta määräystä joka korvaisi erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne ja viestintäministeriön asetuksen määräyksen on on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti tämän esityksen mukaisen ajoneuvolain muutoksen kanssa mielestäni tämä on merkittävä ja nykytilannetta selkiyttävä muutos jonka toivon pääsevän maaliin saakka mahdollisimman pikaisesti esityksen mukaan pykälään lisättäisiin uusi toinen momentti missä annettaisiin poikkeukset ensimmäisen momentin mukaisen poikkeusluvan edellyttämisestä poikkeuslupaa ei enää vaadittaisi sellaiselta tyyppihyväksytyltä ajoneuvolta miltä ei vaadita tieliikennelain kahdeksannenkymmenennenseitsemännen pykälän mukaista erikoiskuljetuslupaa poikkeuslupaa ei myöskään enää vaadittaisi tyyppihyväksytyltä ajoneuvolta jonka rekisteritiedoissa on kirjaus tieliikennelain kahdeksannenkymmenennenseitsemännen c pykälän mukaisesta erikoiskuljetusluvasta tällä muutoksella vältettäisiin täysin turhaa poikkeuslupahakemusten käsittelyä eli tarpeetonta byrokratiaa silloin kun tarvittavat tiedot on jo kirjattu rekisteriin ajoneuvon liikenteeseen hyväksymisen yhteydessä poikkeuslupaa ei ei jatkossa vaadittaisi myöskään moottorityökoneilta koska ne ovat rakenteeltaan yksinkertaisempia eikä näiden poikkeuslupien myöntämisessä ole tarvetta käyttää erityistä tarveharkintaa tieliikennelain toisessa momentissa säädetään erikoiskuljetusluvan myöntämisen edellytyksistä toiseen momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viides viides kohta jonka mukaan erikoiskuljetusluvan myöntämisen edellytyksenä olisi kuljetukseen käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän soveltuvuus luvanvaraiseen erikoiskuljetukseen muutoksella olisi tarkoitus mahdollistaa erikoiskuljetusluvan hyödyntäminen myös kevyemmissä kevyemmissä kuljetuksissa jos kuljetukseen käytettävä ajoneuvo on siihen soveltuva ja muut luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät tarkemmin määrätyillä mitta ja massarajoilla estettäisiin vaarallisen suuret kuljetukset niihin soveltumattomilla ajoneuvoilla ja siten turvattaisiin liikenneturvallisuus myös näissä kuljetuksissa mielestäni tämä on merkittävä muutos toteutuessaan liikennevalvonnassa tulee viikoittain mitä ihmeellisimpiä virityksiä vastaan arvoisa rouva puhemies pidän hyvänä että jatkossa vaatimus poikkeusluvasta ei koskisi myöskään ajoneuvoa joka ei ole rekisteröintivelvollinen joka poikkeaa vain mitoiltaan tiellä yleisesti sallituista arvoista tällaisia ajoneuvoja ovat lähinnä eräät maataloudessa käytettävät traktorin perävaunut ja traktoriin kytkettävät hinattavat laitteet muutoksen jälkeen traktorin perävaunua voisi siten jatkossakin käyttää esimerkiksi suurten veneiden kuljetukseen ilman ajoneuvolle myönnettävää erikoiskuljetuslupaa mielestäni tämä on merkittävä muutos eikä tässä ole tarkoitus vähentää kuljetuksen turvallisuusvaatimuksia koska vaatimukset ajoneuvon säännösten ja määräysten mukaisista merkinnöistä ja muista turvallisuusvarusteista koskisivat edelleen tällaisia ajoneuvoja kytkentäkatsastuksen pykälän momenttia tarkennettaisiin myös niin että kytkentäkatsastusta vaativat yleisesti ajoneuvoissa käytettävistä poikkeavat ratkaisut sähköjohtojen kytkennästä koskisivat vain jarrujen toimintaa ohjaavien sähköjohtojen kytkentää muutos poistaisi liikenneturvallisuuden kannalta tarpeettomat kytkentäkatsastukset sellaisille sähköliitännöille jotka eivät ohjaa jarruja tämä on mielestäni oikean suuntainen muutos jossa keskitytään jatkossa oleelliseen eli liikenneturvallisuuden parantamiseen

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys nimenomaan on taas sitä byrokratian purkua jolla pyritään virtaviivaistamaan hallintoa ja saamaan tehoa tähän toimintaan niin että tässä tapauksessa liikenneministeriö luopuu ajoneuvoteknisten asioiden seuraamisesta ja valvonnasta ja erilaisten uusien asioiden kehittämisestä nimenomaan tämä menisi viranomaistyöksi eikä olisi silloin poliittisen toimielimen asia enää mikä on aivan luonnollinen kehityssuunta koska ei ministeriön tehtävään mielestäni kuulu erilaisten valojen sun muiden asioiden seuraaminen kyllä se kuuluu selkeästi viranomaistoimintaan toivoisin arvoisa puhemies tässä yhteydessä että kun näitä systeemejä kehitellään tässä maassa niin pääsisimme pikkuhiljaa tuolle eurooppalaiselle tasolle turha nippelien nippelien viilaaminen ja erilaisten pienten pienten yksityiskohtien jatkuva seuraaminen tästä maasta saataisiin loppumaan ja päästäisiin pitkiin selkeisiin linjoihin esimerkiksi erilaisten kuljetusten sääntelyssä ja nimenomaan ajoneuvokohtaisissa yksityiskohtaisissa säädöksissä nykyisin on niin valtava määrä erilaisia säädöksiä ja ja erilaisia kortteja jos meinaa jotakin työtä tehdä että alkaa olla melkeinpä mahdotonta jonkun pienen työn tekeminen ellei ole kymmentä kymmentä erilaista korttia taskussa ja sitten pitää olla erikoiskuljetuslupia sun muita aivan vähäpätöisissä tehtävissä siksi kannatan lämpimästi tätä esitystä ja toivon että tulevaisuudessakin mennään samalle linjalle jolloin byrokratiaa puretaan ja toimintoja nopeutetaan

arvoisa rouva puhemies yhden asian nostaisin tässä esiin jota esityksessä ei ole painotettu ja se on digitaalisuuden merkitys näiden lupien ja ilmoittautumisten ja rekisteröinnin kehittyessä niin että monet erikoiskuljetukset jotka ovat myös kansainvälisiä voitaisiin hoitaa ja laittaa liikkeelle jo siellä lähtömaassa ja tällä tavalla varmistaa ettei sitten synny mitään erityistilannetta suomen rajoilla näiden kuljetusten suhteen jotka aiheuttavat viivytyksiä ja sekaannusta

ja jalankulkijoista vai onko se kohta yhdeksän kun täällä ei ole numeroa

no mutta kun täällä nyt saa puhua niin minä minä sitten puhun kuitenkin eli kun meillä nyt tässä liikenneturvallisuudessa suomi on sitoutunut yleiseurooppalaisiin tavoitteisiin vähentää jatkuvasti liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia

ja tämä asia on kirjattu myöskin valtioneuvoston periaatepäätökseen niin nyt sitten tuoreeltaan kuitenkin vaikuttaa siltä että lakiluonnoksessa korostuu tienkäyttäjän omavastuu mikä voi merkittävästi lisätä heikompien asemaa tieliikenteessä sellaisten jotka eivät itse pysty pitämään itsestään huolta sen lisäksi myöskin ehdotetaan poistettavaksi kypärä ja heijastinpykäliä mikä eittämättä tuo vaaratilanteita tieliikenteeseen ne pitäisi ehdottomasti pitää siellä mukana koska heijastin on erittäin halpa henkivakuutus ja kypärä on sellainen joka sitten ihan oikeasti säästää niitä henkiä sen lisäksi jos tämä on nyt sitten tämä ehdotuksen mukaan liikennevirhemaksun käyttö haluttaisiin ulottaa koskemaan ylinopeuksia yli kolmeenkymmeneen kilometriin tunnissa asti jos tämä liikennevirhemaksu nyt sitten on sellainen että se on tasasuuruinen niin se on äärimmäisen epätasa koska se ei ota käyttäjän eli tekijän tilannetta millään tavalla huomioon parempi tilanne olisi se että määrättäisiin päiväsakkoja joissa otettaisiin huomioon henkilön tulotaso on eri asia maksaa neljäsataa euroa

tasasuuruista maksua tuloista jos tulot ovat kuusisataa euroa kuukaudessa kuin se että otettaisiin huomioon ihmisen tulotaso myöskin silloin kun se tulotaso on korkeampi

todellakin nyt on tämä hallitus saanut aikaiseksi aika monta sujuvoittavaa ja ja normeja purkavaa asiaa ja lakia tässä yhteydessä on ollut todellakin tarpeen että myös näitä liikenteeseen liittyviä käytäntöjä katsotaan ja haravoidaan läpi mielestäni tämä hallituksen esitys kolmekymmentäkolme on hyvä esimerkki siitä että pieneltäkin tuntuvat asiat ovat seikkoja joilla voidaan merkittävästi nopeuttaa ja keventää säädöksiä ja lisätä sujuvuutta kannatan edustaja laukkasen digitalisaatioajatusta nykyään kun eletään maailmassa jossa asiointi on yhä enemmän sähköistä ja ja myöskin asiakirjat ovat hyvin paljon sähköisiä ja varmaan myös erilaiset

erikoispoikkeusluvat ja järjestelyt voidaan sähköisesti hoitaa niin niin mentäisiin suomessakin sellaisiin järjestelmiin joilla voidaan olla etukenossa tekemässä tulevaisuutta

arvoisa herra puhemies tällä hallituksen esityksellä ajoneuvolain ja tieliikennelain valtuussäännöksiä muutetaan niin että niiden autoja ja perävaunuja koskevien vaatimusten jotka ovat teknispainotteisia määräyksenantovelvollisuudet siirretään liikenne ja viestintäministeriöltä liikenteen turvallisuusvirastolle elikkä trafille tämä hallituksen esitys nimenomaan he kolmekymmentäkolme on tähän asiaan tällä ei ole käytännössä taloudellisia vaikutuksia ehdotuksen ehdotuksen muutokset kohdistuvat lähinnä liikennehallinnon sisäiseen tehtävänjakoon elikkä valtuuksia annetaan trafille trafille on viime vuosina kyllä annettu hyvin paljon jo tehtäviä sinne on siirretty tehtäviä vuosien saatossa useitakin ja monesti on pohdittu myöskin mitkä ovat resurssit trafilla hoitaa näitä tehtäviä toivon vilpittömästi että trafi myöskin pystyy suoriutumaan niistä tehtävistä mitä nyt annetaan jatkuvasti sinne liikenne ja viestintäministeriössä tämän jälkeen sitten keskitytään jatkossa nykyistä enemmän lainsäädäntöä koskevaan ydintehtävään sekä strategia ohjaus ja kehittämistyöhön ja se on hyvä linjaus mielestäni myöskin myöskin nämä esitetyt lainmuutokset selkiyttävät ja sujuvoittavat hallintoa jatkossa määräystenantovelvollisuuksien muutosten lisäksi hallituksen esityksessä tarkennetaan myöskin erikoiskuljetuslupaa ja erikoiskuljetusten suorittamista koskevia säännöksiä edustaja tolppanen omassa puheenvuorossaan toi tieliikennelakiin liittyviä asioita esille niin ne asiat ovat vasta lausunnolla olleita ja tulevat syksyllä meille käsittelyyn

arvoisa puhemies oikeastaan edustaja torniaisen puheenvuoroon sen verran kun näistä erikoiskuljetuksista on kyse että toivoisi että myös niissä haettaisiin järkeä luvituksiin jotka ovat tällä hetkellä itse asiassa äärimmäisen vaikeita meillä on tiukka säädöstö sen takana että kuljettajalla pitää olla tietyt tietyt oikeudet että voi ajaa etuautoa ja voi ajaa taka autoa mutta sen jälkeen olen saanut muutamilta yrittäjiltä tietoa tämän luvan saanti saattaa kestää kaksi viikkoa ja kun ajatellaan että sellaiset koneet mitä käytetään vaikkapa isoissa kalliolouhoksissa tietyömailla ja tämäntyyppisissä seisovat kaksi viikkoa odottamassa sitä siirtolupaa niin on isoista kustannuksista kyse toivon että tämä nousee myös keskusteluun kun näitä uudistuksia tehdään

arvoisa puhemies vielä kun tässä luin näitä lausuntoja ja ja niiden huomioonottamisia niin oikeastaan tässä keskustelussa on hyvä huomioida tämä minkä suomen kuljetusliitto skal on tuonut lausunnossaan esiin he ovat nostaneet asian joka koskee kumottavaksi aiottua aiottua liikenne ja viestintäministeriön päätöstä ajoneuvojen kuormakoreista kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä he ovat pitäneet tärkeänä että se pysyy voimassa siihen asti kunnes sen korvaava liikenteen turvallisuusviraston määräys on annettu kun ilmeisesti tämän esittelytekstin mukaan tämä tämä määräys on vasta valmistelussa niin tämä on varmasti hyvä huomioida valiokuntavaiheessa
arvoisa herra puhemies edustaja heinonen nosti esille erikoiskuljetusten lupa asiat ja niiden ehkä keventämisen myöskin itse olen vilpittömästi samaa mieltä että siihenkin tulee kiinnittää jatkossa huomiota samoin edustaja hoskonen omassa puheenvuorossaan jo aikaisemmin nosti esille suomessa vallitsevan niin sanotun lupakorttiviidakon eli että käytännössä pitää takataskussa olla paksu lompakollinen erilaisia lupakortteja ennen kuin saa mennä edes työmaalle töihin tai suorittaa erilaisia työtehtäviä itse vilpittömästi toivon että tähän asiaan kiinnitetään huomiota ne kortit ovat hyvin pitkälle myöskin työturvallisuuteen liittyviä asioita työturvallisuudesta tulee huolehtia erityisesti mutta sitten tarvitaanko kaikkia kortteja välttämättä tuleeko niitä niitä olla niin paljon siinäkin varmaan olisi digitaalisuus tulevaisuutta jotta yhdestä tietokannasta voitaisiin saada selville kenellä on mihinkin erityistehtävään lupa toivon että tässä myöskin ammattiyhdistysliikkeet ottaisivat roolia jotta saataisiin lupakorttiviidakkoa kevennettyä

esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies käsittelemme eduskunnan kirjaston kertomusta vuodelta kaksituhattakuusitoista on yhteensattuma tällä samalla viikolla vietämme valtakunnallista lukuviikkoa erityisesti kirjastot ja koulut järjestävät teemaan sopivia tapahtumia hyvää ja antoisaa lukuviikkoa meille kaikille eduskunnan kirjaston perustehtävät on määritelty eduskunnan kirjastoa koskevassa laissa ja tarkemmin ohjesäännössä kirjasto palvelee eduskuntatyötä se on myös eduskunnan keskusarkisto lisäksi tehtäviin kuuluu toimia oikeudellisen tiedon yhteiskuntatiedon ja eduskuntatiedon keskuskirjastona eduskunnan kirjaston strategia uusittiin kertomusvuonna sen mukaan kirjaston asiakkaat jaetaan kolmeen pääryhmään ydinasiakkaisiin ulkoisiin ydinasiakkaisiin sekä ulkoisiin asiakkaisiin kahteen mainittuun ryhmään eli ydinasiakkaisiin kuuluvat virastot ja virkamiehet löytävät hyvin eduskunnan kirjaston palvelut joita ovat esimerkiksi vaativat ja laajat tietohaut sen sijaan kirjaston julkista ja avointa roolia ei vielä riittävästi tunneta ulkoisten asiakkaiden ryhmässä eduskunnan kirjasto on avoin myös kaikille henkilöasiakkaille tämän asian kohdalta toivon myös edustajakollegoilta aktiivisuutta tätä tietoa voitte lähipiirissänne jakaa siis eduskunnan kirjasto on avoin kaikille henkilöasiakkaille eduskunnan kirjaston hallitus otti kertomusvuonna kantaa avoimen ja luotettavan tiedon puolesta halusimme osaltamme tukea suomalaisia päätoimittajia sekä heidän julkista kannanottoaan luotettavan median puolesta lukutaito ja koulutus luotettava ja vapaa media sananvapaus kirjastot äänioikeus demokratia toimittajien oikeudet tehdä työtään painostuksetta korruptoitumattomuus korruptoitumattomuus sekä hallinnon avoimuus nämä ovat niitä tekijöitä joista muodostuu kaikki se arvokas ja kaunis jota haluamme itsenäisyytemme sata vuotisjuhlavuonna kunnioittaa näiden tekijöiden eteen on myös tehtävä työtä ja oltava jatkuvasti hereillä euroopassa ja sen lähialueella on runsaasti runsaasti esimerkkejä jotka kertovat itsestäänselvyytenä pitämiemme arvojen ja oikeuksien eroosiosta kirjastojen rooli on digitalisoitumisen myötä muuttunut ja muuttumassa fyysiset käynnit korvautuvat osin verkkovierailuilla ja digitaalisilla aineistoilla esimerkiksi eduskunnan kirjaston verkkosivuilla julkaistavat lakihankkeiden tietopaketit kiinnostavat laajasti yleisöä

eduskunnan kirjasto järjestää myös koulutusta tiedonhallinnan koulutukseen osallistui kertomusvuonna yli tuhatsata henkilöä kirjaston tiloissa järjestetyt näyttelyt ovat herättäneet kiinnostusta myös valtakunnan medioissa veteraanikansanedustajien muistitietoarkistoon tehtiin kertomusvuonna kaksitoista kansanedustajahaastattelua ja yhden eläkkeelle jääneen virkamiehen haastattelu kirjaston hallitus päätti lokakuussa kaksituhattakuusitoista että myös istuvan kansanedustajan haastattelu on mahdollista harkintavalta on tutkijalla eduskunnan kirjasto on arvostettu työpaikka avoimiin tehtäviin tulee huomattavan runsaasti hakijoita ja hakijoiden koulutus ja työkokemus ovat erinomaisia kirjastossa työskenteli vuoden lopussa kolmekymmentäkahdeksan henkilöä ja työntekijämäärä on ollut pienessä laskussa viime vuosina olemme ilmeisesti saavuttamassa tai saavuttaneet alarajan jonka alitse ei enää voida mennä jottei tehtävien hoito vaarannu kiitos kaikille kirjaston henkilökuntaan kuuluville hyvin tehdystä arvokkaasta työstä

kiitos kirjaston hallituksen puheenjohtajalle edustaja kiurulle hyvästä esittelypuheenvuorosta tämä opus on erinomainen kiitos siitä kirjaston henkilökunnalle hallituksen ohessa hieman huolestuneena tietysti seuraa sitä että tämä lainausten ja lainojen uusintojen määrä on jatkuva miinusmerkkinen tolppa ja se on jatkunut tuolta vuodesta kaksituhattakymmenen eteenpäin ymmärrän että jonkun verran sitä varmasti selittää se että remontti aiheutti sitä että kirjasto ei ollut tuolla tavalla toiminnassa ja osaltaan varmasti se mitä täällä sanotaan että yhä enemmän asioidaan verkossa mutta toisaalta toivoisin että tätä tutkittaisiin vähän lisää ja voisiko olla paikallaan jopa pieni kampanja siitä että kirjasto on jälleen auki se oli ainakin ennen hyvinkin suosittu opiskelijoiden ja muiden keskuudessa kun sieltä kirjat hyvin sai

arvoisa puhemies loppuun haluan kiittää myös tästä minun sydäntäni lähellä olevasta asiasta eli historian kirjoittamisesta tai talteen laittamisesta esitin aikanaan tätä että myös istuvia kansanedustajia voitaisiin haastatella silloin kun kyse on esimerkiksi tämäntyyppisistä edustajista kuin zyskowicz tai kanerva taikka tuomioja joiden kohdalla tuntuu että johan siren on heidät jo aikanaan tänne eduskuntaan suunnitellut ja he täällä maailman tappiin ovat on hyvä että heitäkin voidaan haastatella kysyisin nyt oikeastaan puheenjohtajalta

herra puhemies kiitos edustaja heinoselle hyvistä huomioista todellakin kirjaston hallitus teki näihin veteraanikansanedustajien haastattelukäytäntöihin pientä tarkennusta vastuu on tutkijalla ja luotamme tutkijoiden näkemykseen viime vuonna yksi virkamies haastateltiin ehkä nyt ei ole syytä mennä nimien tasolle ketä on haastateltu tutkijat niitä voivat sitten käyttää kun ovat tutkimusluvan saaneet tänä vuonna on tarkoitus haastatella kaksitoista kansanedustajaa ja mahdollisesti kaksi veteraanikansanedustajaa joihin sitten tutkija ottaa yhteyttä ja mikäli edustajat siihen suostuvat sitten etenee nämä tutkimukset ja haastattelut ovat hyvin perusteellisia keskimäärin kahdeksan tuntia kestäviä eli siihen täytyy myös edustajan varata runsaasti aikaa ja voimia

arvoisa puhemies aina kun puhutaan kirjastoista puhumme hyvin tärkeästä asiasta omalta osaltani myös kiitän edustaja kiurua hyvästä hyvästä esittelypuheenvuorosta ja niistä painopisteistä mitä toitte tässä puheenvuorossanne esiin ja ei tuo edustaja puheenvuoro hullumpi ollut siinä puhuttiin tärkeistä asioista ja on mielenkiintoista kuulla juuri tämä että se mitä täällä salissa olemme aiemmin näissä asioissa ja tässä kohdassa puhuneet on mennyt eteenpäin myös muun muassa näitten haastattelujen osalta kaiken kaikkiaan eduskunnan kirjastolle toivon kaikkea hyvää eduskunnan kirjasto on hyvin tärkeä se on tärkeä helmi kirjastojen hienossa helminauhassa ja toivon että tämä helminauha säilyy meillä kansallisaarteena nyt ja tulevaisuudessa toivon että päättäjät niin täällä eduskunnassa kuin kunnissakin ovat kyllin viisaita viisaita pitääkseen hyvää huolta arvokkaasta kirjastolaitoksestamme kaiken kaikkiaan on hienoa että valtakunnallinen lukuviikko sattuu juuri tälle päivälle kun täällä eduskunnassakin kirjastoista on mahdollisuus keskustella se on tärkeä asia ja ja kaiken kaikkiaan toivoisin sitä että suomalaisten lukuharrastus erityisesti lasten pienten poikien

ihmisten tasa arvoisista mahdollisuuksista sivistyksen edistymisestä kaikesta siitä niin kyllä se näin on että kahta en vaihda peruskoulu ja kirjastot eli se on se on hyvin arvokas asia ja siksipä toivon sellaisia päätöksiä että tässä talousahdingossa kirjastojen määrärahat turvataan toimintaedellytykset turvataan ja samoin kehitetään koko kirjastolaitosta puheenjohtaja jos saan ihan lyhyesti saapumatta sinne ylös todeta vain että viime kohdassa puhuimme myös kirjastojen perusparantamisesta ja ja mielestäni siinä olisi myös idea mihin kannattaisi tässä työllisyystilanteessa tarttua

arvoisa herra puhemies eduskunnan kirjastosta voidaan sanoa että se on eduskunnan sykkivä sydän harva siellä käy mutta moni tuntee sen voiman ytimissään sieltä saa tietoa tarvittaessa ja se kertoo myös siitä miten edistyksellinen kansakuntamme on laaja tarjonta tietopaketit käsittelyyn tulevista laeista ovat todella tärkeä osoitus kansalaisyhteiskunnan toimivuudesta meillä on avoin mahdollisuus perehtyä ihan tuolla kotipenkillä kaikkeen siihen mistä täällä talossa tärkeästi päätetään ja se kertoo kyllä paljon meidän yhteiskunnastamme erittäin mielenkiintoista oli lukea näistä veteraaniedustajien haastatteluista joita on siis tosiaan tehty jo aika pitkään ja siitä heräsikin kysymys kuka saa nähtäväkseen tai kuunneltavakseen näitä haastatteluja miten on on ajateltu niiden kanssa toimia olisin edustaja kiurulta tätä tätä kysynyt miten voisi sitten käytännössä myös edetä sen suhteen että haastatteluvalikoimaan tosiaan otettaisiin vaikka ensimmäisen kauden kansanedustajat mitkä ovat olleet heidän tunnelmansa ja näkemyksensä eduskuntatyöstä saattaisi olla myös jollekin lukijalle ja tutkijalle hyvin mielenkiintoinen asia vielä nostaisin tämän kansainvälisen toiminnan parlamentaaristen kirjastojen kansainvälisen yhteistyön joka on myös todella merkittävä osa kirjaston toimintaa siitä kysyisin onko kirjastoilla jotain kansainvälisiä seminaareja joihin edustajatkin voisivat osallistua

arvoisa puhemies edustaja laukkasen kysymykseen näistä haastatteluista ja niiden julkisuudesta itse asiassa eduskunnan kirjaston sivuilla on muistitietoarkiston haastatteluaineiston käyttösäännöt ne eivät ole sillä tavalla julkisia että kuka tahansa voisi koska tahansa niitä mennä lukemaan tutkimuslupa annetaan tutkimukselliseen käyttöön lähinnä pro gradu tutkimukseen ja ja siitä ylöspäin hakemuksesta sitten kirjaston johtaja tekee päätöksen

miten niitä saa käyttää aineisto

mikä on lainaksi saatu pitää yleensä tuhota sitten käytön jälkeen kansainvälisyydestä tuli hyvä huomio itse asiassa olemme kirjaston hallituksessa ja talousarviokäsittelyssä kiinnittäneet huomiota tähän kansainvälisyysnäkökulmaan koulutusnäkökulmaan henkilökunnan osalta ja sen suhteen olemme itse asiassa hieman terävöittämässä linjaa koska kansainvälisyys on tälläkin alalla aivan keskeistä sitten

arvoisa puhemies eduskunnan kirjasto on todellakin arvokas instituutio kirjaston hallituksen puheenjohtaja kiuru nosti esiin tärkeän asian siitä että eduskunnan kirjasto on kaikille avoin avoin muistan itse että kun opiskelin niin se oli ikään kuin vaiettu salaisuus että eduskunnan kirjastosta löytyy asiantuntevaa ja loistavaa palvelua ja saa tenttikirjat nopeasti jopa nopeammin kuin yliopiston kirjastosta aikoinaan jos siellä olivat kirjat varattuja täältä yleensä löytyi joku

eduskunta voi ikään kuin antaa kirjaston muodossa tietoseikkailun hyvää lukuviikkoa vaan kaikille

arvoisa herra puhemies toden totta ihan hyviä ideoita tässä keskustelun varrella tulee heitettyä ja tämä viimeksi mainittu kysymys myös tästä avoimuudesta ja tavoitettavuudesta on hyvin hyvin tärkeä oikeastaan siksi pyysin vielä tämän puheenvuoron kun hieman jäi kesken tuossa edellisessä tämä kirjastolaitoksen tulevaisuus ylipäätään ja kun olemme puhuneet täällä muun muassa nyt näistä ajoista jolloin työllisyyteen tulisi satsata niin silloinhan tietenkin kannattaa myös peruskorjata ja rakentaa niinpä tässäkin kohtaa haluan muistuttaa hallitusta esimerkiksi tulevassa kehysriihessä ottamaan huomioon että kun viimeksi puhuimme aiemmassa kohdassa homekouluista ihan yhtä lailla esimerkiksi moni

viimeisen toimenpidepaketin mikä kunnille oli luvattu mutta sen jälkeen jatkoa ei sitten enää enää piisaakaan ja siksi toivoisin ja tässä voisi olla hyvä vinkki tulevaisuuteen että voisimme palata myös valtion osalta kirjastorakentamisen ja korjaamisen avustamiseen puhemies on yksi positiivinen asia minkä haluan tässä yhteydessä mainita mikä liittyy sinänsä kirjastoihin ja on hyvin tärkeä asia ja näin suomen sata vuotisjuhlavuonna haluan sen täällä salissa sanoa olen siihen toki aikaisemminkin käyttänyt käyttänyt puheenvuoroja ja ministerinä toimin paljon sen puolesta ja se on tämä lainauskorvausasia mielestäni on erittäin hienoa että saimme viime kaudella jolloin lainauskorvaukset tuplattiin aloitettiin työ ja perustettiin parlamentaarinen työryhmä joka sitoutuu siihen että juhlavuonna saatetaan tämä lainauskorvaus pohjoismaiselle tasolle ja se on nyt toteutunut se on tärkeä se on arvokas asia ja siinä muuten koko eduskunta on tehnyt sitkeää työtä itsellänikin on pitkä tausta esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaoston jäsenenä ja tiedän että olemme lukuisia kertoja ponsin kiinnittäneet tähän asiaan huomiota ja on merkittävä ja iso asia että että tämäkin on saatu nyt maaliin

arvoisa puhemies kun edustaja viitanen tässä otti tämän kirjastojen uudistamisen esiin niin en voi kyllä olla enempää samaa mieltä siitä että kirjastojen pitää elää tässä ajassa ja kirjastot voisivat olla yhä enemmän tällaisia monipuolisia tapaamispaikkoja ihmisten olohuoneita ja ainakin meillä omassa kunnassa nurmijärvellä tähän suuntaan on jo menty kirjastot järjestävät yhä enemmän tapaamisia

tälläkin viikolla nurmijärvelle on tulossa esko valtaoja pitämään luentoa ja toivon että se on paljon suosiota keräävä tilaisuus pidän myös siitä ajatuksesta mikä on ollut esillä että kirjastot voisivat lainata urheiluvälineitä esimerkiksi kävelysauvoja tai muita tämäntyyppisiä joita ehkä jokaiseen perheeseen ei välttämättä tule ostettua mielestäni tämä olisi tätä nykyaikaa ja sopisi jakamista louteen myös hyvin

edustaja viitanen puhui tästä avoimuudesta ja tämäntyyppisistä asioista ja ihan oikein avoimuuteen liittyy myös yhteistyö tuohon tien toiselle puolelle on valmistumassa helsingin keskustakirjasto ja eduskunnan kirjasto omalta osaltaan on avannut keskustelun uuden keskustakirjaston kanssa ja tavoitteena on tehdä laajasti yhteistyötä eri kirjastojen välillä kirjasto panostaa myös visuaalisuuden ja avoimen datan hyväksikäyttöön edustaja mäkelä toi esiin tämän tapaamispaikka ajatuksen ja itse asiassa juuri tähän suuntaan noin puoli vuotta sitten hyväksytty uusittu kirjastolaki suuntasi että kirjastojen tulee tarjota mahdollisuuksia kuntalaisille ja kansalaisille tapaamisiin veloituksetta tai hyvin näennäisellä korvauksella siihen suuntaan ollaan kyllä menossa että kirjastot ovat tällaisia yhteisöllisyyden sananvapauden ja kokoontumisvapauden airuita

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ajoneuvojen suurimpia mittoja ja massoja koskevan direktiivin asettamista vähimmäisvaatimuksista ajoneuvon painon etätunnistusjärjestelmään liittyen tällaisella järjestelmällä pystyttäisiin erottamaan liikennevirrasta tarkempaa tarkastusta varten sellaiset ajoneuvot joiden paino ylittää sallitun rajan esitys kuulostaa toteutuessaan erinomaiselta on selvää että tällainen järjestelmä tehostaisi valvontaa sujuvoittaisi liikennettä lisäisi liikenneturvallisuutta tasapuolistaisi kilpailun edellytyksiä ja saisi aikaan kustannussäästöjä tienpidossa kuljetusten ylipainojen vähentyessä mutta se vaatii myös omat ammattitaitoiset käyttäjät valitettavasti ammattitaitoiset raskaan liikenteen valvojat ovat katoava luonnonvara niitä on tällä hetkellä vähemmän kuin suojeltuja saimaannorppia esityksen toteutumisen myötä kuormaa kuljettava liikenteenharjoittaja ja valvontaviranomaiset saisivat tavaran lähettäjältä ja kuljetuksen tilaajalta nykyistä paremmat tiedot kontin ja vaihtokorin painosta mikä muun muassa vähentäisi kuorma autonkuljettajien riskiä kuljettaa tietämättään ylikuormaa mielestäni vielä parempi uudistus olisi että tavaran vastaanottajat eivät ottaisi enää ylikuormia vastaan se parantaisi myös liikenneturvallisuutta esitys mahdollistaisi kansallisen päätöksen mukaisesti automaattisten punnituslaitteiden sijoittamisen tielle mielestäni tämä on erinomainen asia mutta vaatii edelleen ammattitaitoisia valvojia ja kuten jo totesin niitä ei enää kohta ole pidän myös välttämättömänä kuljetusyritysten toimintaedellytysten tasapuolisuuden varmistamiseksi että ylikuormat voidaan havaita ja niihin puuttua tasapuolisesti myös ulkomaisten ajoneuvojen osalta arvoisa puhemies poliisi valvoo suomessa tänään ajonopeuksia osana vuorokauden pituista kansainvälistä nopeusvalvontamaratonia valvonta alkoi tänään aamukuudelta ja päättyy torstaiaamuna samaan kellonlyömään nopeusvalvonta on tärkeää mutta on myös raskaan liikenteen valvonta se mahdollistaa muun muassa yritysten tasapuolisen kilpailun ja ja vähentää harmaata taloutta siitähän ovat myös liikkuvan poliisin lahdanneet kansanedustajat olleet tässä salissa aikaisemmin huolissaan ihan olen itsekin liikuttunut siitä miten yksimielisiä nämä edustajat ovat juhlapuheissaan olleet raskaan liikenteen valvonta on kuitenkin koko ajan vähenemässä ja se ei ole meidän kenenkään etu nyt olisi heräämisen aika samalla kun liikkuva poliisi lahdattiin muutettiin poliisissa myös raskaan liikenteen valvonnan tilastointia aikaisemmin raskaan liikenteen valvonnassa eriteltiin valvontaan kohdistuneet tunnit tarkasti kuormituksen valvonta ajo ja lepoaikojen valvonta vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta ynnä muut nykyään työaika tilastoidaan vain yleisnimikkeellä raskaan liikenteen valvonta tällä hetkellä ei siis tiedetä tarkasti paljonko esimerkiksi kuormituksen tai ylikuormien valvontaan kohdistetaan liikennevalvontaan osoitettua työaikaa toivottavasti tämä ajoneuvon painon etätunnistusjärjestelmä toisi osaltaan valoa valvontaan ja myös tilastointiin toivottavasti poliisista pystytään jatkossa antamaan tilastot raskaan liikenteen osalta myös henkilötyövuosina sitä pyytäneille tällä hetkellä niitä ei ole heiltä saatavilla

arvoisa puhemies edustaja kulmala toi tietoomme huolestuttavan tiedon että ammattitaitoiset raskaan liikenteen valvojat ovat harvinaisempia kuin saimaannorpat toivottavasti tilanne ei kuitenkaan ihan näin näin huolestuttava vielä suomessa ole mutta toki yhdyn siihen että asia on vakava ja siihen on kiinnitettävä huomiota sen takia on hyvä että että tässä nyt ollaan helpottamassa myös tätä valvontaa etätunnistusjärjestelmän säätämisen myötä valiokunta on mietinnössään painottanut että tämän järjestelmän pitää olla tasapuolinen ja se ei saa aiheuttaa kilpailuhaittaa kotimaisille kuljetusyrittäjille mikä on mielestäni tärkeä seikka huomioida kun tätä toimeenpannaan ja seurataan lisäksi tässä valiokunnan mietinnössä todetaan

että kuljetusyritysten toimintaedellytysten tasapuolisuuden varmistamiseksi voi olla tarpeen arvioida tielle sijoitettavien valvontalaitteiden käyttöä jotta ylikuormat voidaan havaita tasapuolisesti myös ulkomaisten ajoneuvojen osalta tämä on ihan varteenotettava seikka lisäksi todetaan että että on tärkeää ottaa huomioon laitteiden toimintavarmuus suomen talviolosuhteissa ja tämä on varmasti seikka josta varmasti vain käytännön kokemusten kautta saadaan saadaan se varmuus ja tieto toimivatko nämä todella myöskin kittilän paukkupakkasissa tammikuussa
arvoisa puheenjohtaja kommentoin hieman edustaja mäkelälle sitä että metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppia on noin kolmessasadassakahdeksassakymmenessä suomessa tällä hetkellä silloin kun liikkuva poliisi lakkautettiin liikkuvan poliisin henkilöstöä oli noin heistä on jonkin verran jo lähtenyt eläkkeelle osa on on hajautettu eri poliisilaitoksiin osa ei edes tee liikennevalvontatyötä tällä hetkellä tällä hetkellä poliisikoulussa ei kouluteta raskaan liikenteen valvojia valitettavasti näin on tilanne juuri toissa päivänä sain sellaisenkin tiedon että on olemassa sellaisia poliisilaitoksia missä liikennevalvontaryhmässä ei enää ole entisiä liikkuvan poliisin miehiä että he ovat tosiaan joko eläkkeellä tai sitten siirtyneet muihin tehtäviin valitettavasti raskaan liikenteen valvonta ei ole sitä että poliisi pysäyttää rekan pyytää ajokortin nähtäville ja puhalluttaa kuljettajan se ei ole minun mielestäni raskaan liikenteen valvontaa siihen ei ei tarvita sellaista koulutusta kiitos

tästä täsmennyksestä edustaja kulmalalle ymmärrän hyvin että tämä on ammattitaitoa vaativa tehtävä ja sitä ei ihan ihan kuka tahansa voi tehdä ja sikäli yhdyn tähän huoleen että koulutusta varmasti pitää antaa ja jos kerran eläköityminen on tässä vallitseva tilanne niin niin ehkä siihen on syytä kiinnittää huomiota että meillä jatkossa koulutetaan asiantuntevia valvojia valvojia